Haluan tässä kohden todeta, että kun me Euroopan unionissa teemme politiikkaa ja kun me rakennamme suhteita, meidän on aina muistettava se, että Euroopan unioni on ennen muuta arvoyhteisö. Myös Venäjän suhteen meidän täytyy noudattaa samoja standardeja kuin me noudatamme muitakin maita kohtaan, ja Venäjän kohdalla edelleenkin ihmisoikeustilanne on erittäin huolestuttava. Keskusteluissa täällä nousi esille esimerkiksi Hodorkovskin tapaus ja kyllä minun mielestäni Euroopan unionin pitää voimakkaammin uskaltaa puuttua näihin kysymyksiin. Jos me katsomme Venäjää ja Valko Venäjää, niin voimme todeta, että kummallakin on täysin sama politiikka, kummallakin on täysin samanlainen suhtautuminen ihmisoikeuskysymyksiin, mutta siitä huolimatta me kyllä uskallamme isotella Valko Venäjälle mutta emme Venäjälle, ja tässä suhteessa kaikkia maita kohtaan pitää olla samanlainen suhtautuminen, ja toki toivon, että tämän WTO jäsenyyden myötä myös Venäjällä ihmisoikeuskysymykset alkavat nousta ja saavat paremman muodon.